Se vieraili vankiloissa ja tapasi poliittisia vankeja.

Parlamentti välittää Bahrainille viestin hyvästä tahdostaan, mutta samalla se vaatii luvattujen uudistusten toteuttamista. Bahrainin valtion tulee pyrkiä aitoon ja rehelliseen vuoropuheluun kansalaisyhteiskunnan kanssa. Bahrainilaiset ovat kaduilla vaatimassa oikeutta tulla kuulluksi ja oikeutta demokraattisempaan yhteiskuntaan.